Te väheksyitte tätä tapahtumaa ja sanoitte, että kulttuuria tuomitaan, jos väkivalta tuomitaan.

Me tuomitsemme sen ajattelun, joka Intiassa on, että on maan tapa, että mies voi lyödä perheen naisia, vaimoa ja lapsia.